Arvoisa puhemies, tämä on vähän poikkeuksellinen äänestysselitys, koska selitän, miksi jätin kokonaan äänestämättä.

Minulla oli mielipide asiasta, me tarvitsemme joka tapauksessa suojaa piratismia vastaan. Me tarvitsemme kansainvälistä väärentämisen vastaista kauppasopimusta immateriaalioikeuksien suojelemiseen.

Päätöstä olisi pitänyt lykätä, jotta me olisimme tehneet päätöksen faktojen perusteella. Nyt meidän sähköpostimme täyttyi lobbauskampanjasta, jossa levitettiin väärää tietoa. Korjaan tässä muutamia asiavirheitä. ACTA ei säätele internetin käyttöä eikä vapautta. ACTA ei johda lentomatkustajien mukanaan kuljettamien tietokoneiden rajatarkastuksiin ja internetin valvontaan.

ACTA ei estä köyhiä maita ostamasta halpoja lääkkeitä. Kaikki EU lainsäädännön tai TRIPS sopimuksen mukaiset suojalausekkeet ja poikkeukset säilyvät täysimääräisinä ja niin edelleen.